arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia talousvaliokunta toteaa hallituksen esityksessä ehdotettujen

joskin säädösmuutosten tosiasialliset vaikutukset viranomaistoimintaan ovat varsin vähäiset hallitus haluaa lain voimaan kiireellisesti ja sen mukaan tässäkin asiassa eu edellyttää suomelta eurooppalaista käytäntöä kuitenkin esimerkiksi helsingin sanomissa oli kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä eu parlamentaarikko sirpa pietikäisen antama lausunto jonka mukaan se ei pidä paikkaansa vaan suomella on edelleen oikeus säilyttää nykyinen järjestelmä tilanne on sama kuin vuonna kaksituhattaviisitoista joten kuka on se viisas asiantuntija johon tässä asiassa tulisi luottaa verottaja ja poliisi arvostelivat voimakkaasti lain valmistelua jo vuonna kaksituhattaviisitoista eli silloin kun asia oli edellisen kerran esillä koska esitetyssä muodossaan laki mahdollistaisi veronkiertoa ja rahanpesua minulle sydänveripoliisina asia on erittäin hankala en ole tullut eduskuntaan suosimaan ja edesauttamaan rikoksia vaan estämään meidän jokaisen kansanedustajan tehtävä käytännössähän tämä laki tekisi suomalaisille mahdolliseksi piilottaa osakeomistuksiaan viranomaisten ulottumattomiin se on toki mahdollista jo nyt mielestäni mahdollisuus sallia varakkaille omaisuuden piilottaminen johonkin eu maahan missä se on mahdollista sotii vastaan tavallisten suomalaisten palkansaajien oikeudentuntoa ja yhteiskunnan tärkeitä arvoja koskien verotietojen julkisuutta omistusten läpinäkyvyyttä ja avointa demokratiaa nykyjärjestelmän mukaan suomalainen ei voi suomessa piilottaa osakeomistustaan hallintarekisteriin mutta ulkomaalaisille omistajille se on sallittua jos laki hyväksytään osakkeiden omistajaksi voidaan kirjata minun arvopapereideni säilyttäjä esimerkiksi pankki todellisen omistajan eli minun sijastani tämä edellyttää eräiden ehtojen täyttymistä mutta kuitenkin helpottaa mahdollisuuksia myös rikolliseen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö neljä

kaksi tärkeää ajankohtaista kokonaisuutta on käynyt valiokunta läpi tämän asian käsittelyn yhteydessä ihan muutama sana tähän alkuun tästä teollisesta yhteistyöstä sitähän on käsitelty myös tuolla valtiovarainvaliokunnassa samassa yhteydessä kun olemme puhuneet puolustuspoliittisesta selonteosta voisin sanoa että siellä hallinto ja turvallisuusjaostossa käydyn keskustelun perusteella se johtopäätös lienee aika samansuuntainen kuin tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä eli se että ymmärtämys kuitenkin

ja sen merkitystä kohtaan on vähän korkeammalla tasolla kuin tämän valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan ja mitä tulee niihin kustannuksiin niin kyllähän siellä esimerkiksi puolustusteollisuuden puolelta esitettiin että jonkin verran ehkä nähtiin aika korkeina nämä arviot kustannuksista mitkä tässä valtiontalouden tarkastusviraston raportissa ovat

tietenkin huoli on olemassa myös siitä siitä että kaiken kaikkiaan nämä tk rahoitukset niin valtion osalta kuin sitten yrityksien osalta ovat kovin vaatimattomia tänä päivänä mutta puhemies tämä yritystukiasia liittyy ajankohtaisesti myös tähän käytyyn kehysriiheen tietenkin siksi että ennen riihtä hallituspuolueet kertoivat hyvin kovalla suulla että nyt sitten toden teolla ryhdytään toimiin ja tulee kovasti isoa jälkeä siitä että ryhdytään yritystukia karsimaan ja kohdentamaan siinä suhteessa tietenkin voi nyt sanoa että tämä julkisuudessakin ollut tussahdus

puhemies sdp tuntuu nyt mieltyneen tähän tussahdus uussanaan yritystukien osalta on kuitenkin todettava että sellaista etukäteen juhlimista niiden karsimisella mihin edustaja viitanen puheenvuorossaan viittasi ei mielestäni tapahtunut mutta totta on ja se on myönnettävä että sen suhteen että pystyttäisiin epätarkoituksenmukaisista yritystuista säästämään ja käyttämään nämä varat tarkoituksenmukaisemmin odotuksia kyllä oli ja myös meidän hallituspuolueiden kansanedustajien piirissä myönnän suoraan että esimerkiksi itse olen ollut pettynyt siihen että hallitus ei kyennyt näiden yritystukien osalta etenemään ei kuitenkaan kannata heittää kirvestä kaivoon budjettiriihi kesällä on seuraava vaihe jossa näitä on tarkoitus hyvin kriittisesti arvioida

puhemies jatkan samalla linjalla että tyytymättömyyttä voi osoittaa siihen että oli rohkeuden puutetta puuttua näihin meidän meidän yritystukiin meillä on juuri tullut julkisuuteen virkamiesselvitys yritystukien vaikuttavuudesta ja vain kymmenen prosenttia meidän yritystuista on sellaisia että ne edistävät sitä yritystoiminnan uusiutumista siltä osin on syytä arvioida mitkä yritystuet itse asiassa vääristävät markkinoita estävät itse asiassa sen uusiutumiskyvyn tapahtumista koska osaltaan me saatamme yritystukijärjestelmän kautta auttaa juuri niitä yrityksiä jotka ovat tehottomia tai niitä tuotteita tai palveluita joille ei yksinkertaisesti ole markkinoilla kysyntää kun katsotaan vielä valtiontalouden tilaa jossa seuraavalla kehyskaudella tullaan ylittämään sadankahdenkymmenen miljardin velkaraja ja kun puhutaan edelleenkin joka vuosi velkaantumisesta niin ei ole mitään syytä olla perkaamatta tarkalla kädellä meidän yritystukijärjestelmäämme ja ennen kaikkea pitää katsoa millä tavalla raha kohdennetaan juuri sinne missä sitä kasvua syntyy

arvoisa rouva puhemies on tietenkin hyvä asia että täällä myös hallituspuolue kokoomuksen taholta tuli jo kaksi puheenvuoroa missä myönnettiin pettymys siihen että tässä vaiheessa ei päästy kiinni tähän kokonaisuuteen kyllä minä

kun tässä taas kerran viitattiin syksyyn että sitten ei käy niin kuin tähän mennessä on aina käynyt kaikissa asioissa perhevapaat työllisyystoimet kaikki että sanotaan etukäteen että nyt tehdään ja sitten kuitenkaan ei tehdä meillä on esimerkiksi viime kaudelta näyttöä siitä että edustaja ihalaisen kanssa katsoimme yritystukia niin että tuli uudelleenkohdennuksia supistettiin jostain mutta kohdennettiin kaupallisen median innovaatiotukeen tätä kautta lisää panostuksia kyllähän tällaista pystyy tekemään jos siihen halua piisaa siinä suhteessa kyllä olen niin ikään edustajien lauslahti ja zyskowicz tavoin hyvin pettynyt siitä että tässä yhteydessä nyt sitten mitään ei seurannut

rouva puhemies tärkeää on että lasta ei heitetä pesuveden mukana pois yritystuilla on varmasti ollut suomen historiassa erittäin paljon hyvää jälkeä merkitystä kun kehitysaluerahasto perustettiin sen tehtävä oli nimenomaan katsoa alueellista kehitystä sen jälkeen kehitys on kulkenut enemmältikin yleisemmän yritystuen piiriin ja varsinkin euroopan unionin jäsenyys muutti tätä tilannetta hyvin paljon oleellista on kyllä että maakunnissa pystytään katsomaan mikä on maakunnan oma strategia myös aluekehityksen ja elinkeinopolitiikan suhteen ja kohdentamaan sitten niitä voimavaroja esimerkiksi euroopan unionin aluekehitysrahaston kautta juuri niihin kohteisiin jotka työllistävät luovat uutta ja sitä kautta nostavat kunkin maakunnan asemaa

arvoisa on iso ja tässä liikkuu isot rahat yritystuet ehkä yhteensä laskien ovat semmoinen noin neljän miljardin euron potti se on suuri määrä rahaa vähän laskentatavasta riippuen siinä on suoria tukia toista miljardia euroa ehkä yksi pilkku kolme miljardia euroa ja sitten on nämä verotuet jotka ovat ehkä kaksi pilkku seitsemän miljardia siitäkin vähän riippuen mitä verotukiin lasketaan siis se on iso kokonaisuus ja selväksi on käynyt että siihen koskeminen ja sen uudelleensuuntaaminen ei ole helppoa samalla kun asiantuntijat laveasti kehottavat sitä tekemään ja nyt tämä perkaustyö pitäisi tehdä hallituksen toimeksiannostahan oli virkamiestyöryhmä joka joka teki tämän pohjatyön mutta joka sitten ei saanut sitä työtään julkistaa ennen kehysriihtä valiokunta kuitenkin kuunteli myös nämä asiantuntijat jotka tämän virkamiestyön ovat tehneet ja kyllä se kokonaisuus on ollut kaikkien myös hallituksen tiedossa joten tämä savotta vielä odottaa metsuriansa

arvoisa rouva puhemies todellakin tarkastusvaliokunnan mietinnössä osin valtiovarainvaliokunnan mietintöön liittyen on muun muassa tarkastettu yritystukia ja se on hyvä asia siinä voi esittää myöskin sen toiveen että vaikka ne julkistetaan nykyään budjetin liitteessä niin avoimuus voisi lisääntyä meillähän on yritystukien lisäksi esimerkiksi etujärjestöjen tuki tietyllä tavalla kaksinkertainen yritystuki joka ilmeisesti myöskin on satoja miljoonia kokonaisuutena eli tämä kokonaisuus kannattaa avoimesti selvittää ja samalla niin kuin edustaja rossi sanoi muistaa myöskin se että näille yritystuille on myöskin tietty tarkoitus muun muassa työllisyys tänäänkin taas julkistettiin että kahden miljardin laivatilaukset vahvistuivat turkuun osin yritystukien varassa ilman näitä valtiontakauksia ei näitä laivatilauksia ilmeisesti suomeen saataisi ja kuitenkin ne ovat todella tärkeitä eli eli tämä työ jatkuu ja ja minusta se on hyvä että että myöskin verotuet ovat nyt tässä vahvasti pöydällä kun hallitus tekee työtään

rouva puhemies edustaja ala nissilälle on pakko todeta että telakalle suuntautuneet yritystuet sinällään aina sisältävät myöskin innovaatioita ja myös siellä missä missä rakennetaan syntyy näitä uusia innovaatioita erityisen suuri työllisyysmerkitys mutta jos niitä käyttää niin kuin negatiivisessa mielessä tässä kun puolustaa yritystukien laajaa kirjoa niin pitää ehkä siinä perkuutyökalussa ottaa huomioon yksi erityisen tärkeä asia se on se että niissä yrityksissä mitkä ovat pörssiyhtiöitä hallitukset ovat tavallaan tulouttaneet enemmän osinkoihin kuin ehkä toisissa yrityksissä missä ei olekaan yritystukia eli yritystuet sinällään antavat mahdollisuuden pörssiyhtiöiden hallituksille tehdä miedompaa tulosta niin että voidaan osakkeenomistajille tulouttaa enemmän näitä pitäisi ruveta peilaamaan kun näitä asioita katsotaan että onko näillä joku yhteensopivuus

arvoisa puhemies tämä on erittäin mielenkiintoinen toimintakertomus ja luin erityisellä huolella tämän elinkeinoelämän edellytyksiä koskevan osion josta nyt muutama sana tässä halutaan kiinnittää huomiota siihen että yhteiskunnan tehtävä suhteessa elinkeinopolitiikkaan on olla edellytysten rakentaja se ei valitse voittajia tai niitä jotka maailmalla sinänsä pärjäävät vaan luo edellytyksiä mutta jotta niitä edellytyksiä voidaan rakentaa niin sen täytyy pohjautua tutkittuun tietoon ja niistä aina täytyy tehdä vaikuttavuusarvioita jotta tuki ja toimenpiteet ovat uskottavia tähän liittyen kiinnitin erityistä huomiota siihen että meidän viennin rahoituksessa johon tässä raportissa viitataan on ollut aika suuria haasteita koska pankkien rooli rahoittajana on muuttunut tässä mielessä vientikaupan kannalta vientitakuiden merkitys on ollut erittäin merkittävä arvioidaan että yhdeksäntoista miljardia se nousee vielä tästäkin sehän on toisaalta hyvä merkki että vienti vetää mutta kyllä sen takaa löytyy sitten huolenaiheita jos katsoo mihin se kohdistuu niin kyllä erittäin kapealle sektorille kohdistuvat nämä vientitakuut telakkateollisuuteen mihin kohdistuminen on hienoa mutta myös kielii miten haavoittuvaa meidän vienti on ja tästä seuraa että meidän ilman muuta pitäisi saada pk yritysten keskikokoisten kasvuyritysten mahdollisuuksia kansainvälistyä ja verkostoitua vahvemmaksi meillähän on ollut semmoinen ajatus että perustetaan tällainen jalustayhtiö joka tukee näiden pienten ja keskikokoisten yritysten yhteistyötä ja kansainvälistymistä

nämä yritystukien karsimiset miljoonaa sieltä revittiin kohdennettiin niin kuin viitanen totesi toisenlaisiin paikkoihin mutta se on aika vaativaa työtä ja siinä sen perusajattelun täytyy olla se että tuetaan ensisijaisesti uuden luomista tutkimus ja tuotekehitystä tuet ovat lähtökohtaisesti ensisijaisesti määräaikaisia eivätkä tavallaan pysyviä siellä löydetään monia hyviä kriteerejä tukea vientiä ja kaikkea tällaista uuden rakentamista ja nyt kun nämä yritystuet tekesinkin tuet ovat laskeneet niin se on tarkoittanut sitä että myös yritykset laskevat tutkimus ja tuotekehityspanostuksia samassa suhteessa tulee tämmöinen niin kuin negatiivinen kierre ja tämä pitää saada kääntymään vaikka hallitus nyt kehysriihessään lisäsi seitsemänkymmentä miljoonaa tekesin rahoitusta niin sinne jää edelleenkin sataneljäkymmentä miljoonaa miinusta kun ne leikkaukset otetaan huomioon että kyllä meidän pitäisi tällä puolen tehdä uusia arvioita ja me tulemme rakentavalla tavalla ehdottamaan omia yritystukikriteereitä sitä syksyn

arvoisa puhemies muutamia kommentteja edustaja ihalaisen erinomaiseen puheenvuoroon innovatiiviset hankinnat ovat erittäin tärkeä osa meidän uusiutumistapaa ja vauhdittamistapaa julkisen sektorin puolella siltä tehtiin päätös että kohdennetaan jonkin verran lisärahaa näiden innovatiivisten hankintojen tekemiseen tietenkin aina voi kysyä onko se riittävää mutta hyvä alku ainakin toiseen kysymykseen liittyen on hieno asia että sdpssä tehdään pohdintaa näiden kriteerien osalta on syytä pohtia mitkä yritystuet luovat sitä uutta tulevaisuutta niitä uusia toimialoja ja mitkä yritystuet tosiasiallisesti säilyttävät vanhaa jonka pitäisi luontaisella tavalla jo lakastua

on mielenkiintoinen tieto tämä edustaja ihalaisen mainitsema tieto että sdp tekee tällaisen oman yritystukiin liittyvän ohjelmansa en nimittäin tiennyt sitä etukäteen että kannattaa olla istunnossa paikalla myös perjantaina kello kolmetoista kaksikymmentäyhdeksän mutta se johtaa siihen havaintoon että keskustelu voisi mennä aika paljon eteenpäin jos kaikki puolueet tekisivät samalla tavalla jos saataisiin jokaisen puolueen oma listaus siitä mitä näille yritystuille halutaan tehdä mitkä niistä ehkä ovat sellaisia joista voidaan luopua mitä kannattaa muuttaa ja mitä voidaan uudelleen kohdentaa se veisi keskustelua huomattavasti eteenpäin ja saattaisi helpottaa hallituksen työtä aika lailla koska tämä viidakkohan nyt osoittautui ylivoimaiseksi tässä huhtikuussa raivata
hyvät edustajat nyt alkaa suuren valiokunnan kokous tuolla meitä jo odottaa mutta otetaan vastauspuheenvuorot edustajilta hoskonen ja viitanen ja sitten joudutaan tämä keskustelu keskeyttämään
kaksi asiaa lyhyesti yritystuista sen verran että minä en oikein pidä siitä ajattelutavasta jossa me suomalaiset ruoskimme itseämme ikään kuin me yritämme olla paavillisempia kuin paavi itse että yritystukia ei muka tarvittaisi tai joku on saanut ansiotta niitä varmaan siellä on perattavaa se on totta mutta älkäämme kaikkia

mahdollista mutta tärkeää on huomata se että me tarvitsemme teollista yhteistyötä pysyäksemme tässä maailmassa mukana valiokunnan kannanotto tässä asiassa on erittäin kannatettava toivon vain että tässäkin asiassa pidämme isänmaan puolta ja pidämme huolta huoltovarmuudesta emmekä usko sinisilmäisesti siihen että me olemme maailman huonoimpia me olemme hyviä mutta emme saa itse ampua itseämme omaan

puhemies kuten sanottu nämä perjantai istunnot ovat monessa suhteessa erittäin hyviä nyt me tiedämme että sdp tekee näitä näitä kriteerejä mikä on hyödyllistä työtä ja saimme sitten jopa vastapallon sieltä kokoomuksesta melkein luvattiin ottaa niistä jo etukäteen koppikin eli tämähän menee erinomaisen hyvin

rahoituksen taso on hyvin pieni tavallaan se on kuitenkin se pohja mistä joskus sitten ne innovaatiot ja soveltavatkin versiot syntyvät siksi tämä kokonaisuus on iso ja hyvin tärkeä

kiitokset todella nämä perjantaikeskustelut ovat parhaita ja siltä osin voin sanoa että tähän on hyvä muuten viikkokin päättää jää sitten myöskin eväitä pohdittavaksi sinne viikonlopun iltoihin tähän perustutkimukseen palatakseni meillä on kokoomuksessa nostettu tämä sama aihe huolenaiheeksi että meillä on syytä kiinnittää huomiota nykyistä enemmän meidän perustutkimukseen ja siihen että siellä on riittävä rahoitus koska sieltä voi syntyä sellaisia innovaatioita joista emme todellakaan ehkä edes tiedä sieltä tulee yllättäviä voi sanoa otetaan vaikka se että kun on cernissä ollut meidän porukoita mukana tekemässä voi sanoa higgsin hiukkasta niin siellä on sitten keksitty mittalaitteitakin jotka ovat ihan kaupalliseen tarkoitukseen että perustutkimus kunniaan